EU on pitkään vastustanut kidutusta ja kuolemantuomiota ja tämä pätee myös al Nashirin tapauksessa. Kaksi merkittävää periaatetta on pidettävä mielessä ehdoton ei kuolemantuomiolle ja se, että terrorismin vastaisen sodan on oltava myös terrorismin syiden vastaista sotaa. Kuten tiedätte, transatlanttiset suhteemme perustuvat pitkälle jaettuihin arvoihin, kuten universaaleihin ihmisoikeuksiin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.